Arvoisa puhemies, metsäpalot ovat muistuttaneet myös Mercosur sopimukseen sisältyvistä kestävän kehityksen luvun ja sopimuksessa myöskin mukana olevan Pariisin ilmastosopimuksen tärkeydestä. Meidän on todella pidettävä huolta siitä, että Mercosur sopimuksen toimeenpanossa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita ja niitä sovittuja standardeja. Meidän on luotava edellytykset kaikkia osapuolia tyydyttävään kaupankäyntiin.

Se on kestävän metsänhoidon ja monipuolisen puun käytön ansiota.

Siksi muun muassa metsästrategian päivittäminen on ajankohtaisempaa ja tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin.